Pidän myös itse strategiaa erittäin merkittävänä edistysaskeleena.

paremmiksi ja älykkäämmiksi. Toivon, että koordinoitu tutkimus auttaa meitä tiedostamaan ainakin kaksi asiaa.

Se on yksi maailman saastuneimmista meristä. Maailman suurin hapeton siis kuollut merenpohja alue on Itämeressä. On sanottu, että Euroopan suurin autiomaa on Itämeren pohjassa. Toinen asia, jota tutkimus toivottavasti auttaa ymmärtämään paremmin on se, että syypäitä Itämeren tilaan olemme me itse.

Rehevöittävien ravinteiden typen ja fosforin suurin lähde on maatalous. Se tarkoittaa pääasiassa EU maataloutta Itämeren valuma alueella. Toivon siis, että yhteinen koordinoitu tutkimus auttaa tiedostamaan nämä asiat riittävän laajasti, ja että se auttaa meitä myös kehittämään parempia ja älykkäämpiä menetelmiä kaikille toimialoille, mutta erityisesti maatalouteen, sillä ovathan jokiin ja meriin valuvat lannoitteet viljelijöiden kannalta silkkaa resurssien tuhlausta. Hyvät kollegat, on kuitenkin muistettava, että tutkimus ei voi ratkaista kaikkea. Meidän on myös ymmärrettävä, että Itämeren pelastaminen edellyttää todellisia muutoksia myös politiikassa, ennen kaikkea maataloudessa, mutta myös muilla aloilla. Toivon, että teemme Itämerestä, joka on nyt yksi maailman